päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan pyydän edustajia kohdistamaan kysymyksen asianomaiselle sektoriministerille

ensimmäinen kysymys edustaja kiljunen

toimiva malli johon suuntaan sotea voitaisiin myös kehittää eksote on vahva julkinen sosiaali ja terveyspalvelujen järjestäjä ja tuottaja sinne on koottu kaikki etelä karjalan sosiaali ja terveyspalvelut myös erikoissairaanhoito ja sen palveluja täydentää yli kuusisataa yksityistä palveluntuottajaa kun ihminen sitten menee eksoteen hänelle tarjotaan kaikki tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta ja häntä ei pompotella vaan hänelle tarjotaan ja mahdollistetaan hyvä hoito kokonaisvaltaisesti valiokunnalle osoitettiin myös että eksote on onnistunut monissa asioissa ja ehkä kaikkein tärkeintä ihmiset ovat entistä tyytyväisempiä etelä karjalassa eksoten palveluihin arvoisa puhemies ministerit saarikko ja risikko meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä mitä te olette hallituksessa sopineet mutta

suomea olevat sosiaalipalvelujen tuottajat ja järjestäjät voisivat edelleen kehittää palveluita

arvoisa puhemies aivan totta kuten edustaja kiljunen viittaa minullakin on sellainen käsitys että etelä karjalassa josta edustaja on kotoisin on monet sosiaali ja terveyspalveluiden palvelukokonaisuudet nimenomaan asiakkaan kannalta mutta järjestelmän tehokkuuden kannalta niin että yhteisiä euroja saadaan riittämään järjestetty mitä erinomaisimmalla tavalla erityisesti olen kiinnittänyt huomiota siihen että etelä karjalassa on oivallettu se että kuntoutukseen siis kaikkeen siihen mitä tapahtuu vaikkapa leik kausoperaation jälkeen tai ihmisen saatua mielenterveyteensä liittyvän diagnoosin

esittää lisäkysymyksen ilmoittautumaan nousemalla ylös ja painamalla viides painiketta arvoisa herra

puhemies haluaisin vielä tarkentaa koska eri asiantuntijat ovat tuoneet huolensa muun muassa siitä että päätöksenne seurauksena te tulette romuttamaan julkisen

on kaikkein toimivin muun muassa kirurgiyhdistys teki kannanoton kaksi päivää sitten ja siinä todetaan teidän voisiko sanoa pakkosetelistänne suora sitaatti se sisältää huomattavia riskejä ja uhkaa estää suunnitellun kirurgian keskittymisen toteutumisen sekä romuttaa päivystysjärjestelmän suomessa kysyisin nyt teiltä

arvoisa ministeri kun tähän asti suomessa on voitu luottaa siihen että kun mennään päivystykseen niin päivystyksessä voidaan saada vaikka leikkaus niin

se mahdollisesti

viittaa siihen sote uudistuksen merkittävään osaan valinnanvapauteen joka perustuslakivaliokunnan lausunnon vuoksi päätyi hallituksessa uudelleenvalmisteluun tästä kaikesta hallituspuolueet eduskuntaryhmissä ovat juuri käyneet keskustelun ja sopineet että tuo esitys on valmis laitettavaksi lausuntokierrokselle

erikoissairaanhoitoa itsessään vaan niitä osaajia joiden varassa suomalainen erikoissairaanhoito lepää ja heidän ja kaikkien palveluiden käyttäjien turvaksi on tärkeää todeta että malli on sellainen että maakunnalla on harkintavaltaa asiakassetelien käytössä nimenomaan esimerkiksi potilasturvallisuuteen tai talouteen vedoten

arvoisa puhemies arvostamallani edustaja aallolla oli niin monta kysymystä että aivan jokaiseen en minuutissa pysty vastaamaan valitsen niistä sen vakavimman syytöksen jossa toteatte järjestelmämme muuttuvan markkinavetoiseksi haluan huomauttaa ja todeta että itse asiassa nuo yksityiset palveluntuottajat ovat täällä jo vaikka me kuinka haluaisimme siltä ummistaa silmämme meillä on ensinnäkin julkisella rahalla yksityiseltä ostettuja palveluita vaikkapa sosiaalihuollon puolella joissakin kunnissa jo reippaasti yli puolet palveluntuottajista ja tiedämme että pääkaupunkiseudulla ja laajasti suomessa esimerkiksi lapsiperheet päätyvät omalla rahallaan hyvin eriarvoistavasti riippuen siitä minkälainen paksuus lompakossa on valitsemaan yksityisesti tuotetut palvelut ikään kuin vakuutuksen tai oman lompakon turvin tuo kuva siitä että markkinat tulisivat tämän myötä nyt me puhumme siitä kannan samaa huolta että palveluiden järjestäjät tulevaisuudessa maakunnat nykyisten kuntien ja sairaanhoitopiirien sijaan ovat riittävän vahvoja pitämään lankoja käsissään ja juuri tästä oli

puhemies onhan tämä nyt perin kummallista arvoisa hallitus te ette halunneet valmistella tätä sote uudistusta parlamentaarisesti silti te olette jatkuvasti toistaneet että yhteistyöllä tässä mennään tuntuu aika paksulta kun te olette hallituspuolueiden sitten hyväksyneet uudet valinnanvapauslinjaukset ja esittelette niitä parhaillaan viidentoista minuutin kuluttua tiedotusvälineille samaan aikaan kun eduskunta käy kyselytuntia milloin te ajattelitte esitellä tämän oman mallinne jonka juuri olette hyväksyneet oppositiolle vai onko se teistä riittävää että lähetätte sen tiedoksi opposition edustajille viisi minuuttia ennen kyselytunnin alkua tämä on kyllä demokratian häväistys arvoisa ministeri mikä on se hinta suomalaiselle sairaalle pienituloiselle tai sosiaali ja terveyspalveluiden henkilökunnan hyvinvoinnille että he ovat kuukausia ja vuosia jatkuvassa epätietoisuudessa kun hallitus ei tiedä mitä se päättää ja kun se jotain päättää niin se on

arvoisa puhemies otan oppositioedustaja pekosen viestin hyvin vakavasti ja koetan kuvata sitä prosessia mitä aivan viime tunteina on tapahtunut ja tulee tapahtumaan kuten kaikki tiedämme eduskunnan viikkokalenteri juoksuttui siten että ryhmäkokoukset pidetään juuri ennen kyselytuntia enkä pitänyt mahdollisena toimittaa näitä materiaaleja hallituspuolueiden eduskuntaryhmien ulkopuolelle ennen kuin hallituspuolueet jotka tätä uudistusta vievät eteenpäin saisivat itse hyväksyttyä tuon kokonaisuuden kuten tiedämme eduskuntaryhmät kävivät jokainen ja tältä osin materiaalit toimitettiin teille välittömästi kun sopu ja eduskuntaryhmien hyväksyntä eteenpäin käyvistä askelista on saatu sitten toisekseen haluan todeta edustaja pekonen että te olette soten parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen jossa on käyty läpi joitain viikkoja sitten se kokonaisuus johon hyvin eksaktisti tämäkin esitys nyt pohjaa ja kolmanneksi tämähän ei ole hallituksen esitys josta nyt eduskuntaryhmät tekivät päätöksen vaan lausuntokierrokselle laitettava laki aivan normaalin prosessin mukaisesti

herra puhemies jos tätä yksityistämisen ja yksityisten palveluntuottajien suurta möhkälettä jota halutaan ajaa tähän uudistukseen ei olisi otettu nyt tähän uudistukseen mukaan niin tämä uudistushan olisi jo tehty me olisimme voineet jo ajat sitten saada aikaan järjestelmän jossa päästään siihen mitä edustaja kiljunen täällä aivan ansiokkaasti nosti esiin julkisin voimavaroin on etelä karjalassa kyetty luomaan palvelukokonaisuus jossa ihmisen tarpeet se yksilön lähtökohta ovat se keskeinen asia ja sen ympärillä toimivat sitten erilaiset sosiaalipalvelut erikoissairaanhoito ja terveyskeskuslääkärit eikö nyt olisi viisainta että tämän mallin mukaan nämä suomenmaan julkiset palvelut järjestettäisiin siihen jamaan että nopeasti pääsee hoitoon sitähän ihmiset odottavat tuolla että pääsee lääkäriin nopeasti ja että lapsi saa kunnollisen hoidon kun sairastuu pantaisiin nämä kuntoon ei hajoteta sitä mikä jo toimii vaan korjataan siellä missä heikkoudet

arvoisa puhemies tämä julkinen palvelutuotanto on aika monimuotoinen kokonaisuus me aina mielellämme nostamme esimerkkejä sieltä terveyskeskuksen vastaanotolta mutta nyt puhumme uudistuksesta joka koskee kaikkia sosiaali ja terveyspalveluita mitä tulee nykyjärjestelmässä lääkäreiden saatavuuteen siinäkin on iso ero oma synnyinkuntani reilun tuhannen asukkaan pieni paikkakunta varsinais suomessa on ollut ymmärtääkseni pari kuukautta ilman lääkäriä siksi että sinne sellaista ei ole saatu ja tämä on tapahtunut tämän mainitsemanne hienon julkisen järjestelmän puitteissa toivon että sinnekin lääkäri löytyisi mitä tulee tähän kokonaisuuteen viittasitte vahvasti julkisvetoiseen järjestelmään näinhän on jatkossakin ne järjestäjät ovat juuri sen etelä karjalan eksoten kaltaisia vahvoja julkisia kokonaisuuksia joiden kantokyvystä pitää tietenkin kantaa edustaja kiljunenhan ymmärtääkseni totesi että ei eksotekaan pärjää yksin kaikessa hyvyydessään jos oikein ymmärsin edustaja kiljusen puheenvuorosta yksityisiä palveluntuottajia on eksotenkin tukena nyt jo kuudentenasadantena erona tähän valinnanvapausmalliin on vain se että asiakkaan oma ääni kuuluu niiden hyödyntämisessä paremmin

puhemies myös hallituspuolueiden sisältä on kiinnitetty huomiota siihen että tässä valmistelussa usein poliittiset intohimot ovat syrjäyttäneet asiantuntijoiden näkemykset onpa sitten ollut kysymys soten vastuualueiden määrästä tai tämän valinnanvapauden järjestämistavasta ja kysyn nyt teiltä ministeri saarikko millä tavalla nyt tässä uudessa esityksessä vastataan siihen huoleen joka viime päivinä on hyvin voimakkaasti esitetty että erikoissairaanhoidon päivystys kärsisi sen vuoksi että siellä ei säily riittävää asiantuntemusta jos jos nuo erikoissairaanhoidon palvelut pirstoutuvat

arvoisa puhemies tässä kysymyksessä edustaja on aivan suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän ytimessä siis siinä tilanteessa kun on hätä ja tarvitsee päivystyksellistä apua joko yksi yksi kaksi numeroon soittamalla tai muutoin hakeutumalla hoitoon meidän pitää olla varmoja että kaikkialla suomessa on mahdollista saada apua ja se apu ei ole sairaalan seinissä vaan niissä osaavissa tekijöissä hoitajissa ja lääkäreissä

tämän viikon alussa oli sote asiantuntijoiden kuuleminen juuri tästä kokonaisuudesta joka liittyy asiakasseteleihin ja hallitus tuon jälkeen kävi läpi esitystään ennen kaikkea siitä näkökulmasta mikä on asiakassetelin myöntämisen laajuus siis mihin kaikkiin asioihin se myönnetään miten sen käyttöönottoa vaiheistetaan ja mikä on maakunnan oma harkintavalta jättää se antamatta vaikka lain pykälissä todetaan velvoittavuus sille antamiselle tätä rajaavat esimerkiksi ne seikat miten me tällä hetkellä määrittelemme julkisen leikkaustoiminnan edellytyksiä ja luomme yksityisille omat laatukriteerit jotka viedään lakiin jatkan tästä myöhemmin mielelläni lisää

tätä sote uudistusta on todella jauhettu vuosikausia ja se on aiemmin kaatunut erilaisiin kuntapohjaseikkailuihin nyt on kuitenkin kohtalainen yksimielisyys tästä maakuntapohjasta ja on korkea aika päästä toteutukseen vaikka kaikki ei heti tule menemään niin kuin strömsössä niin on tärkeää että maakunnat saavat pohjan valmistelulle ja myös kokemusten mukaan voidaan ruveta hiomaan järjestelmää maakunnat ovat todella avainasemassa nyt kysyn arvoisalta ministeriltä miten näette lopullisen viimeistellyn tilanteen ja erityisesti valmistelutilanteen maakunnissa mitkä ovat kriittisiä pullonkauloja

arvoisa puhemies ajattelen aivan samoin kuin edustaja puska siitä että aika pitkä matka on kuljettu ja nyt on taas yksi askel otettavissa niin että laki lähtee lausuntokierrokselle valinnanvapauden osalta monelle kansalaiselle tämä kaikki näyttäytyy ehkä aika monivaiheisena ja riideltynä kokonaisuutena samalla haluan kuitenkin huomauttaa että itse asiassa juuri tuo mainitsemanne pohja jolle palvelut järjestetään maakunnat soten pohjana on eduskunnassa olevassa laissa jolle perustuslakivaliokunta antoi mallina hyväksynnän ja mitä tulee sitten tähän vaiheistukseen olen siitäkin aivan samaa mieltä ei soten äärellä voi sanoa että nyt tämä on valmis vaan se työ tehdään maakunnissa siellä missä sote asiantuntijat

aikaisemmin kysyin suoraan ministeriltä miten tämä uusi markkinavetoinen malli vastaa uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin kustannusten kasvuun integraatioon elikkä saumattomien hoivaketjujen turvaamiseen ja terveyserojen kaventamiseen siihen en saanut vastausta nyt kysyn suoraan

kun äkilliset sairaudet ja onnettomuudet eivät noudata mitään virka aikaa niin miten laadukas päivystysjärjestelmä joka on suomalaisten yhdenvertaisten palveluiden sydän ja perustuslain turvaama oikeus toteutuu jos te asiakassetelijärjestelmän ulotatte sinne erikoissairaanhoitoon tämä esitys tulee varmasti törmäämään perustuslakiin ajatteko te tietoisesti päin perustuslakiseinää onko teidän edes tarkoitus viedä uudistusta läpi

arvoisa puhemies olen ymmärtänyt niin että tämän esityksen perustuslaillisen arvion tekee perustuslakivaliokunta kokonaisuudessaan ja mitä tulee sen esittämiin vaatimuksiin kesän lausunnoissa ne on tarkkaan luettu maakunnan ei tämän uuden valinnanvapausmallin mukaan ole pakko yhtiöittää omia sote keskuksiaan ja suunhoidon yksiköitä sillä on siis oltava myös omaa tuotantoa me olemme myös vaiheistaneet tämän voimaantulon huomattavasti väljemmäksi kuin aiemmassa esityksessä myös sote keskuksen sen perustason ensimmäisen ovenavauksen osalta olemme sosiaalihuollon palveluita rajoittaneet koska niissä on julkisen vallan käyttöä ja ja paljon viranomaistyyppisiä tehtäviä joita maakunta ei voi itseltään pois siirtää ja on rajattu sitä että asiakassetelin voi antaa vain maakunnan liikelaitos ei rajattomasti yksittäinen sote keskus mitä tulee tähän kokonaisuuteen ja liittyen päivystyksen kestävyyteen juuri tähän olemme viime päivinä tarttuneet ja pidän erityisen tärkeänä sitä että tässä kohdassa maakunnilla on oltava harkintavaltaa niin että ne osaajat säilyvät siinä tilanteessa kun maakunnassa on turvattava päivystyspalvelut sairaalan yhteydessä

puhemies kyllä tämä tuoreinkin esitys osoittaa sen että hallitus on heittänyt kaikki sote uudistuksen alkuperäiset tavoitteet romukoppaan ja sen sijaan asettanut palveluiden markkinaehtoistamisen etusijalle hoitoketjujen yhteensovittamisen sijaan hoitoketjut pirstaloitetaan terveydenhuoltopalvelut eriytetään yksityisten terveysasemien tuottamiseksi ja sen lisäksi niin erikoissairaanhoidon kuin sosiaalihuollon palveluita markkinaehtoistetaan erittäin laajasti asiakassetelin kautta tämä on oleellinen muutos meidän nykyjärjestelmään ministeri saarikko tämä kasvattaa yksityisten palveluntuottajien markkinaosuutta merkittävästi minkä lisäksi asiakasseteli on markkinavetoinen malli markkinaehtoistaa palveluita sen sijaan että julkinen valta hallitusti ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella siitä erikseen päättää

erityisesti siihen että meillä on syntymässä kahdeksantoista maakuntaa joiden kantokyky ja olosuhteet ja myöskin erilainen väestö erilaiset ihmiset eri alueilla vaikuttavat siihen miten tämä kaikki on toimeenpantavissa mitä tulee tähän päivystyskysymykseen haluan nyt huomauttaa että tämä valinnanvapauden kokonaisuus on aika paljon isompi ja myös se mainitsemanne volyymi markkinoille itse asiassa niille palveluntuottajille joita nyt kunnat kilpailuttavat hankintalailla muun muassa vammaisten asumispalvelujen osalta joista viime viikolla olitte huolissanne nyt he saavat itse oman äänensä paremmin kuuluviin tämän kautta se on yksi osa tätä joka koskee erikoissairaanhoitoa ja tälle on lakiin laitettu erillinen oma momentti että erikoissairaanhoidon leikkaustoiminnan ja polikliinisen vastaanottotoiminnan osalta maakunnalla maakunnalla on enemmän harkintavaltaa siinä missä tilanteissa se ottaa nuo asiakassetelit tietyssä rajatussa palvelussa käyttöön ja sitä määrittelevät myös muut reunaehdot kuten terveydenhuoltolaki ja sen leikkaustoiminnan rajoitteet

eduskuntaryhmä hyväksyi tämän valinnanvapauslakiluonnoksen lausuntokierrokselle lähtemisen kuten muutkin hallituspuolueet on erinomaista että tämä laki nyt lähtee lausunnolle kokoomukselle on tärkeää että ihmiset saavat palvelut ajoissa rahapussin paksuudesta riippumatta mutta tärkeää on myöskin että on sujuvat hoitoketjut kun viime kyselytunnilla sanoin ministeri saarikko että te niin hyvin osaatte asiat laittaa niin toivoisin nyt tänään että sanoisitte miten lakiin on kirjattu nykylainsäädäntöä paremmin että tieto kulkee ja tuottaa palvelut yksityinen tai julkinen maakunta määrittää hoitoketjut sitä on kaikkien noudatettava ja laissa myöskin varmaan ministeri saarikko kertoo on sanottu että palveluohjaus ja lakisääteistä se on erittäin hyvä esimerkiksi eksotessa kun thl tutki toteutui kaikkein heikoimmin se miten ihmisiä neuvotaan esimerkiksi käyttämään sitä valinnanvapautta joka nyt on hyvä että se on laissa kysyn ministeri saarikko millä tavalla tässä uudessa lainsäädännössä huolehditaan siitä että ihmisiä ei enää nykymalliin pallotella

arvoisa puhemies tämä valinnanvapaushan on väline siihen että asiakkaan tai potilaan oma ääni siinä minkälaisen palveluntuottajan hän haluaa palvelulleen ottaa kuuluisi nykyistä paremmin jatkossakin se palveluohjaus ja sitä kautta syntyvä palvelutarpeen arviointi on sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaisilla joko sote keskuksessa tai maakunnan liikelaitoksen ammattilaisilla se oikeus perustuu aina siihen että olen vailla jotakin palvelua sote ammattilaisen kanssa käydyn keskustelun perusteella on kysymyksessä vaikkapa sitten asiakasseteli fysioterapiaan tai sote keskuksesta tehty arvio tietyn sosiaalipalvelun jatkotoimenpiteistä jotka ovat maakunnan liikelaitoksen antamia ja tämän kaiken ytimessä on valinnanvapauslain erillinen pykälä joka koskee asiakassuunnitelmaa

arvoisa herra puhemies tiedättekö mitä ei tästä ota selkoa eikä ymmärrä tuon taivaallista mitä täällä puhutaan missä on se pieni ihminen eiköhän mennä villakoiran ytimeen lääkärillepääsy hoitotakuun säilyminen potilasturvallisuus lähipalvelut ja palvelujen hinta mikä tämä asiakasseteli on mitä sillä saa riittävätkö pienen ihmisen setelit kun hän hakee sitä apua ja hoivaa tulevaisuudessa kyllä sotea on leivottu liian pitkään ja en yhdy keskustan kantaan siitä että tämä on harjoitus strömsössä ei voi olla enää harjoitus kyllä nyt pitää asian sujua ja olla olla hallussa jollakin tavalla ei tämä enää voi olla harjoitusta mitä tapahtuu lähipalveluille entäpä sote henkilöstö perussuomalaiset kantavat suurta huolta siitä että on riittävästi resursseja riittävästi henkilöstöä ja että on se kirurgi joka leikkaa leikkaa niin että varmasti homma hoituu eikä tule potilasvahinkoja meillä on todella suuri huoli ja ja kyllä tuntuu että aika nopeasti tehdään taas vaikkakin ikuisuuden kestää
arvoisa puhemies teen parhaani avatakseni tämän aika monimutkaisen ja ison historiallisen kokonaisuuden aina niiden kysymysten osalta mitä kukin edustaja tässä haluaa esittää edustaja juvonen te halusitte tiedustella mitä tapahtuu lääkärillepääsylle on aivan selvää että se tulee tässä helpottumaan ja jonot lyhenemään kun palveluntarjoajia on enemmän niiden kaikkien on oltava hyväksyttäviä sellaisia joita meidän valvontaviranomaisemme on palveluntarjoajiksi hyväksynyt ja reunaehdot myös sen palveluvalikoiman osalta mitä laki sote keskuksille jatkossa edellyttää samalla haluan huomauttaa että kaikkeenhan vastaus tässä järjestelmässä ei nyt eikä tulevaisuudessa ole aina lääkäri meillä on paljon muitakin sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaisia itse asiassa tämä koko uudistus koskee kahtasataakahtakymmentätuhatta sote ammattilaista ja muita tukihenkilöitä joita maakuntien tehtävien tehtävien ohella siirtyy sinne maakuntien vastattavaksi soten rinnalla

puhemies pakka on sekaisin hallituksessa ja kohta koko maassa ensin ajetaan ensin ajetaan aluesairaaloita alas tullaan päivystysuudistuksella joka vaatii sen että vuodenvaihteen jälkeen ei saa tehdä mitään päiväkirurgisia leikkaustoimenpiteitä pienemmissä sairaaloissa ne keskitetään maakunnan keskussairaalaan sitten sanotaan että tulee kuitenkin valinnanvapaus millä tavalla arvoisa hallitus se valinnanvapaus tulee vaikuttamaan siihen että päiväkirurgisia toimenpiteitä voidaan tehdä muuallakin kuin siinä yhdessä keskussairaalassa onko hallituksella nyt ratkaisu tähän problematiikkaan koska olette terveydenhuoltolaissa tehneet sellaisen ratkaisun että jotta ylipäänsä saa tehdä päiväkirurgiaa niin pitää olla ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon päivystys ja koska se ainoa

arvoisa puhemies edustaja henriksson te totesitte että pakka on sekaisin hallituksessa ja pian koko maassa se on aika voimakas syytös tilanteessa jossa hallitus on tekemässä historiallisen kokoista uudistusta joka ei ole helppo eivät nämä neuvottelut ole olleet erityisen helppoja monen intressin yhteensovittamisessa tulee ymmärtää koko maan todellisuutta ja ajatella myös niitä soten täällä paljon kuulutettuja alkuperäisiä tavoitteita jotka haastavat koko järjestelmän ja mitä tulee siihen tuleeko tästä valmista niin mitä nopeammin tämä laki on nyt lausuntokierroksella ja saamme siitä palautteen sitä nopeammin tästä tulee valmista toinen osa kysymyksestänne liittyi nykyiseen julkiseen sairaanhoitoon ja sen osaan joka koskee leikkauksia sehän ei ole koko erikoissairaanhoidon todellisuus tiettyjä leikkaustoimintoja me olemme sairaaloiden välisellä työnjaolla ja terveydenhuoltolailla terveydenhuoltolailla rajoittaneet aluesairaaloista ja pienemmistä keskussairaaloista niistä ei sammu valo mutta niiden rooli muuttuu yksityisen osalta me tulemme määrittelemään vastaavat laatukriteerit lain tasolla ja se työ alkaa ensi viikolla
arvoisat edustajat tästä teemasta ovat useimmat eduskuntaryhmät esittämässä kysymystä siitä syystä myös lisäkysymykset kiertävät vähän ryhmästä toiseen koska kuten sanottu eri ryhmät ovat tehneet saman kysymyksen

arvoisa puhemies meidän kaikkien yhteisenä tavoitteena on on ollut vähentää terveyseroja ja varmistaa se että rahat riittävät ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin tulevaisuudessa että ne palvelut ovat kaikkien saatavissa että ikäihmiset saavat hoivaa on sitten kysymys ympärivuorokautisesta hoivasta tai kotona annettavasta hoivasta että lääkäriin pääsee nämä ovat olleet ihan tärkeitä yhteisiä periaatteita tässä salissa on ollut yksi puolue joka on ajanut koko ajan markkinamallia tähän kokonaisuuteen sitä että yritykset merkittävää voittoa näillä yhteisesti kerätyillä verorahoilla joilla tavoitellaan sitä palveluntuotantoa tässä on kokoomus ollut erittäin vahva nyt näyttää siltä että keskustapuolue on taipunut ministeri saarikko te te ette suostunut vastaamaan kysymykseen siitä oletteko tyytyväinen tähän esitettyyn malliin mutta kysynkin ministeri risikolta oletteko te tyytyväinen tähän malliin nyt te te olette ajaneet tätä mallia kovasti markkinamallia suomalaiseen yhteiskuntaan

arvoisa puhemies kun aikoinansa lähdettiin sote uudistusta tekemään niin siinä tavoite oli nimenomaan vahvistaa perustasoa tuoda sinne lisää niitä toimijoita jotta ihmiset saisivat hoitoa silloin aikoinansa kun tämä rakenneuudistus lähti liikkeelle haluttiin vahvemmille harteille koska meillä on aika paljon pieniä kuntia ja meillä rahat eivät riitä sitten me halusimme nimenomaan että ihmiset saisivat nopeasti apua koska aina kun ihminen odottaa se on kärsimystä ja ne tunnit ovat pitkiä ja ne päivät ovat pitkiä

toimijoita sinne lisää ja me saamme nimenomaan peruserikoissairaanhoitoa tuotua lähemmäksi ihmistä sinne ihan ensilinjaan tämä on se iso juttu mikä tässä tulee ihmiset pääsevät nopeammin hoitoon minä olen tähän lähtökohtaan nyt tyytyväinen että me olemme näillä keinoilla saavuttaneet sitä mitä on vaikka kuinka kauan yritetty tässä maassa nyt me saamme sen valinnanvapautta lisäämällä ja toimijoita lisäämällä

puhemies alkuperäisessä kysymyksessä viitattiin eksoteen ja täytyy muistuttaa siitä että eksotehan on maakunnan kokoinen me tarvitsemme järjestäjiksi maakunnan kokoiset toimijat minä nostaisin tästä esityksestä jonka sininen eduskuntaryhmä hyväksyi omassa ryhmäkokouksessaan hyväksyi siis lausuntokierrokselle kaksi kaksi asiaa toinen on se että myös pienet ja keskisuuret suomalaiset alan yritykset pääsevät mukaan toteuttamaan ja tarjoamaan palveluitaan nimenomaan henkilökohtaisen budjetin ja palvelusetelien kautta toinen asia on monikansalliset suuret yhtiöt tässä esityksessä on viideskymmeneskahdeksas pykälä joka on yhteiskuntavastuupykälä jossa näille kansainvälisille konserniyhtiöille on sälytetty hiukan suurempi tietojenantovelvollisuus niin että voidaan ainakin jollain tapaa myös kontrolloida sitä että verot maksetaan suomeen minkä kuitenkin nämä pienet ja keskisuuret suomalaiset palveluntuottajat tulevat tekemään kysynkin tästä ministeri risikolta oletteko te tyytyväinen tähän yhteiskuntavastuupykälään
arvoisa herra puhemies minä olen hyvin tyytyväinen siitä että siinä on nyt mietitty myöskin yhteiskuntavastuuta sitähän me haluamme täällä edistää yhteiskuntavastuuta me lähdemme potilaan hoidosta ja asiakkaan palvelusta mutta myöskin asetamme velvoitteita

yksityinen ja julkinen palveluntuottaja ovat vertailukelpoisia kyllä olen tyytyväinen

arvoisa puhemies ymmärränkö nyt siis oikein meillä on olemassa lait jotka velvoittavat julkista toimijaa esimerkiksi nyt vaikka kirurgian osalta on ympärivuorokautisen päivystyksen tarve ja leikkausmäärätarve sitten meillä on olemassa laatukriteerit jotka velvoittavat yksityistä toimijaa miten tällainen on mahdollista miten tämä on mahdollista kysyn ministeriltä oikeastaan yhden ainoan kysymyksen mikä selventää minulle tätä laatukriteerien ja lain velvoittavuuksien eroa onko nyt siis niin että kun julkiselta puolelta

silloin kun on leikkaustoimintaa niin yksityisellä puolella tätä ei ole kyllä vai ei velvoittaako ympärivuorokautisen päivystyksen vaade myös

arvoisa puhemies tähän yksittäiseen kysymykseen jonka nyt kohdistatte edustaja salonen koskemaan erikoissairaanhoidon tietyntyyppisiin

liittyvää päivystysvelvoitetta pienemmissä sairaaloissa vastaan siten että tämän kokonaisuuden yhteydessä olemme sopineet siten että nyt yhteistyössä ja nimenomaan asiantuntijoita kuunnellen niin yksityiseltä kuin julkiselta puolelta yksityiselle leikkaustoiminnalle luodaan vastaavanlainen kriteeristö joka viedään lain tasolle aivan samalla tavalla kuin on julkista leikkaustoimintaa koskeva asetus ja laki terveydenhuollossa tätä terveydenhuoltolakia tullaan täydentämään ensi keväänä myös yksityistä leikkaustoimintaa koskevien rajoitteiden osalta ja kyllä ne tulevat mukailemaan hyvin pitkälti juuri tuota

arvoisa puhemies ministeri saarikko totesi aikaisemmin että nyt tänään annettava sote esitys on melko eksaktisti sama kuin se joka joitain viikkoja sitten tuli julki totesitte myös että että laki sanoo ettei sosiaalihuollossa voida päätösvaltaa antaa tietyissä sosiaalihuollon palveluissa yksityisille toimijoille no tätähän on kovasti kritisoitu ja tämä on herättänyt huolta muun muassa ylisosiaalineuvos aulikki kananoja on todennut että näyttää siis siltä että sote keskuksista on tulossa pelkkiä terveysasemia ja että sote keskuksista on tulossa pelkkiä läpikulkupaikkoja sosiaalihuollon asiakkaille

jos siellä sote asemilla on sosiaalihuollon palveluiden osalta pelkkiä neuvojia ja ne palvelut puuttuvat kokonaan tämähän tarkoittaa sitä että integraatio nykyisestä heikkenee valtavasti ei suinkaan

arvoisa puhemies tässä kysymyksessä ollaan sosiaali ja terveydenhuollon tavoitteiden ytimessä samaa kysymystä pohdimme pohdimme nyt myös sote neuvottelijoiden kesken hallituksessa nimittäin tämä linjaus tuli perustuslakivaliokunnan lausunnosta se ei liity hallituksen poliittiseen tahtoon vaan perustuslakivaliokunnan lausuntoon siltä osin että sote tai julkiseen siihen minkä kansalainen valitsee ei voi siirtää tehtäviä jotka ovat sosiaalihuollon osalta vaativampia ja velvoittavampia sen sijaan jokaisella sote keskuksella on velvoite sinne ytimeen tuoda ohjausta ja neuvontaa ja sekin on paljon enemmän kuin tällä hetkellä suomalaisilla terveysasemilla pääasiassa toki tästä on parempia poikkeuksia onneksi olemassa tätä ongelmaa hallitus ratkaisi siten että jokaisella maakunnalla on velvoite jalkauttaa sosiaalityöntekijöitään moniammatillista tiimiään sosiaalityössä sinne sote keskuksen arkeen heille on osoitettava sinne myös tilat ja tältä osin kansalaisen näkökulmasta tämä ero ei näkyisi vaan ne palvelut olisivat integroitunut kokonaisuus mistä olen kantanut hyvin paljon huolta

arvoisa herra puhemies sote uudistusta tarvitaan se tarvitaan niillä perusteilla joilla viime kaudella kaikki kahdeksan puoluetta sitä yhdessä tekivät parannetaan perusterveydenhoitoa ja peruspalveluiden tasoa ja integroimalla palveluita autetaan sitä että kukaan ei putoa välissä kuoppaan silloin myös ensimmäinen neljättä kaksituhattaviisitoista reilu kaksi viikkoa ennen vaaleja sovittiin että tätä työtä jatketaan yhdessä vaalituloksesta riippumatta no näin jälkikäteen on tietysti helppo huomata että se oli aprillipäivä nimittäin kun vaalit menivät kolme puoluetta alkoivat kolmistaan tekemään tätä vaikka oli sovittu toisin ja nyt on käynyt niin että kun viime kaudella seitsemän puoluetta oli tätä markkinaintoa vastaan ja vain yksi sitä ajoi yhtäkkiä hallitus ottaa tämän linjakseen voittoja tehdään ihmisten terveydellä meidän veronmaksajien rahoilla arvoisa puhemies kun selkeä ero oli siinä että kokoomus sanoi hyväksyvänsä tämän ja keskusta ja siniset hyväksyvänsä lausuntokierroksen niin kysynkin nyt teiltä ministeri saarikko toivotteko että tämä tulee muuttumaan koska tämähän on pelkästään kokoomuksen tekemä

arvoisa puhemies kyllä keskustalaisena neuvottelijana olin paikalla ja olen sitoutunut näihin ratkaisuihin joita on tehty mutta suhtauduin myös hyvin vakavasti siihen vaikkapa oman eduskuntaryhmäni keskusteluun jossa käytiin läpi sitä miten tämä on käytännössä toimeenpantavissa juuri tuon erikoissairaanhoidon osalta olen ollut tunnistavinani viime päivinä että ikään kuin yleistä hyväksyttävyyttä valinnanvapaudelle perusterveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa on pidetty itsestään selvänä ja tulevana osana järjestelmää ja se mihin keskustelu on kulminoitunut on liittynyt ennen kaikkea leikkaustoimintaan se on tietenkin tärkeä osa mutta ei ainoa osa järjestelmää mitä tulee lausuntokierroksen merkitykseen uskon että koko hallitus suhtautuu siihen varsin tosissaan meillä on myös yhteinen poliittinen näkemys siitä että mikäli perustuslailliset arviot koska se on tietysti uudistuksen kaikkein tärkein lähtökohta kriittisiä huomioita sisältävät tietenkin me tarkastelemme tätä koska suomalaisten etu on se että palvelut paranevat ja uudistus astuu voimaan tiedän perustuslakiasiantuntijoiden kiinnittävän paljon huomiota siihen mitä sote asiantuntijat tästä järjestelmästä

arvoisa puhemies sote uudistuksessa on kerta toisensa jälkeen tullut tunne että häntä heiluttaa koiraa kaiken mitä me teemme täällä eduskunnassa tulisi olla suomalaisten ja suomen hyväksi meidän on nyt vaikea uskoa ja nähdä vastauksistanne huolimatta miten tämä kokonaisuus enää palvelee parantaa palveluja helpottaa niitten saatavuutta parantaa yleensä ihmisten mahdollisuuksia tulla näitten palvelujen luo hyvä ja miten etäisyydet tulevat pysymään kohtuullisina nyt voi olla että joku joku palvelukeskus joudutaan lakkauttamaan ja sitten on huomattavasti pidemmät etäisyydet miten todella kaikille suomalaisille taataan tämä parempi hoito jatkossa arvoisa hallitus miten potilas tulee voittamaan tässä uudistuksessa

arvoisa puhemies yritin kyllä tarkkaavaisesti kuunnella edustajan kysymyksen loppuosankin mutta kyllähän se alkuosan syytös oli aika painokas että hallitus ei olisi sata vuotiaassa isänmaassa suomalaisten asialla piti jäädä oikein miettimään tuota huomiotanne mitä tulee sitten tähän tärkeään osaan miten suomalaisten palvelut paranevat ensinnäkin pidän hyvänä että tässä koko sote uudistuksessa jatkossa vastuu kustannuksista ja vastuu palveluiden toimivuudesta toimivuudesta hoitoketjujen osalta ja sen täällä jo mainitun asiakassuunnitelman osalta on yhdellä järjestäjällä tässä tapauksessa maakunnalla nykyisen moniportaisen hallinnon sijaan mitä tulee sitten tähän työkaluun nimeltä valinnanvapaus joka tulee osaksi tätä niin se ikään kuin vahvistaa sitä eroa nykytilaan nyt yksityiset palveluntuottajat ovat kuntien tai kuntayhtymien kilpailuttamia yksityisiä toimijoita ja tulevaisuudessa vaikkapa paljon palveluita käyttävä ikäihminen tai vammainen pääsee valitsemaan näistä palveluntuottajista itselleen sopivimman rohkenen väittää että laadulla kilpailu lisääntyy nykyisestä tilanteesta ja palveluiden saatavuus paranee kun puhumme perusterveydenhuollosta vaikkapa siitä kuuluisasta lääkärillepääsystä kun näitä palveluntuottajia on enemmän ja kaikille korvaukset ovat samat eikä kukaan voi
arvoisa ministeri aika on lievästi

arvoisa puhemies jos kiteyttäisi tavallisen ihmisen potilaan kannalta tämän sote uudistuksen tavoitteen niin se on se että saisi oikean hoidon oikeaan aikaan oikeassa paikassa se oli yhteinen tavoite sitä varten sitä että lääkäriin pääsee nopeammin pitää vahvistaa ja sitä varten tarvitaan vahvempia hartioita tämän tavoitteen kaikki ovat hyväksyneet eli korjataan se mikä ei se osa mikä suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä on ollut parempaa on ollut se mikä tapahtuu sairaaloissa erikoissairaanhoito ja se edellyttää sitä että siellä on riittävästi osaavia toimijoita jotta päivystys pelaa jotta ne leikkaukset toteutuvat ja mitä hallitus on nyt tekemässä se on avaamassa yli puolen miljardin markkinan erikoissairaanhoidosta yksityisille toimijoille

arvoisa puhemies näistä uudistuksen tavoitteista juuri suomalaisen kansalaisen kannalta on hienoa että jaamme niistä yksituumaisen näkemyksen ja mitä tulee tähän huoleenne joka liittyy nyt erikoissairaanhoidon päivystyksen osaamiseen ei tietenkään ole mielekästä että me rakentaisimme tuplakustannuksin päällekkäiset päivystykset pienessä maassa varsinkin kun me tiedämme että julkisella puolella me olemme jo nyt joutuneet aika kipeillä päätöksillä supistamaan päivystysverkkoa ja satsaamaan sen sijaan ensihoitoon jotta palvelut tiukassa tilanteessa olisivat saavutettavissa

ostetaan yksityisiä leikkauksia vaikkapa hus jonka alueelta taidatte edustaja lindtman olla ostaa jos olen oikein ymmärtänyt jo nyt palvelusetelillä kaihileikkauksia tämä halutaan mahdollistaa jatkossakin ja myös tietyt leikkaukset maksusitoumuksilla ostopalveluina ja osa asiakasseteleillä tähän kaikkeen muodostamme laatukriteerit ja päivystys on yksi osa sitä ja siinä ei ole kysymys itse päivystyksestä vaan potilasturvallisuudesta valmistelu alkaa lääkärivetoisesti asiantuntijoiden johdolla ensi viikon aikana

seuraava kysymys edustaja niikko
arvoisa puhemies tiistaina vietettiin yötä sekä ykn köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista päivää jokaista asunnotonta ja leipäjonossa seisovaa köyhää sekä myös heidän läheisiään nämä ongelmat painavat jokaisena päivänä arvoisat ministerit köyhät odottavat hallitukselta konkreettisia tekoja pelkät juhlapuheet eivät enää riitä vaikka toimenpiteitä on kyllä tehty sen me tunnustamme meillä on kuitenkin edelleen asuntojonossa olevaa henkilöä joista lähes kaksituhatta on välittömän avun ja tuen tarpeessa useat järjestöt esittivät viikko sitten vakavan huolen siitä miten asunnottomille käy sote uudistuksessa perussuomalaiset yhtyvät tähän järjestöjen huoleen kysynkin vastaavalta ministeriltä miten asunnottomien palveluille ja itsemääräämisoikeudelle käy sote uudistuksen myötä ja mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy asunnottomuuden poistamiseksi suomessa

arvoisa puhemies asunnottomuus on vakava ongelma ja kuten edustaja niikko juuri sanoi jokaiselle asunnottomalle on se asunnottomien yö ja vaikka asunnottomien määrää on saatu alennettua viimeiset viisi vuotta niin työtä riittää edelleen tässä tarvitaan hyvin monenlaisia toimenpiteitä joita hallitus on myös kehittänyt nyt ollaan päästy siihen vaiheeseen että kun pitkäaikaisasunnottomuutta on saatu painettua alas entistä tärkeämpää on ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja siinä tullaan semmoisiin kysymyksiin kuin tehostunut

tällainen talousneuvonta mitä budjetissa päätettiin lisätä vuokra asujille ennen kuin on liian myöhäistä nuo asunnottomien tarvitsemat sosiaalipalvelut oma vakaa käsitykseni on että kun sosiaali ja terveydenhuollon palvelut integroidaan entistä paremmin ja saumattomammin ne tulevat olemaan asunnottomien turva mutta tästä varmasti ministeri saarikko pystyy kertomaan tarkemmin

arvoisa puhemies tässä tärkeässä kysymyksessä puheena juuri ne jotka jäävät meiltä monesti näkemättä sellaiset ihmiset joille on elämässä tapahtunut jo monta muuta asiaa niin että se on johtanut tilanteeseen että ihmisellä ei ole kotia minusta sellainen poliittinen arvovalinta jossa ajatellaan asunto ensin periaatteella heikommassa asemassa olevan ihmisen monien ongelmien ratkaisua on välttämätön samalla voidaan iloita että suomessa kuitenkin tässä asiassa on tehty hyvää työtä pitkälti juuri suurten kaupunkien johdolla että tilanne ei ole niin synkkä kuin aikanaan se saattoi olla

juuri näiden ihmisten kannalta tarvitaan sosiaali ja terveydenhuollon parempi tiivis yhteistyö ja ennen kaikkea katseet aikuissosiaalityöhön tässä salissa puhumme muutoinkin liian vähän sosiaalityön tärkeästä kokonaisuudesta ja varsinkin aikuissosiaalityön ja uskon että tällä on näille ihmisille iso rooli tämä on jatkossa maakuntien vastuulla olevaa liikelaitoksen omaa toimintaa

arvoisa puhemies ministereiden vastaukset ovat oikeansuuntaisia mutta ne eivät luo toivoa niille henkilöille tässä ja nyt jotka tarvitsevat kipeästi sitä apua heti täytyy esimerkinomaisesti nostaa esille se että kun vuonna kaksituhattaviisitoista me saimme vieraaksemme yli kolmekymmentätuhatta turvapaikanhakijaa niin jokaiselle heistä löytyi välittömästi katto pään päälle ja puhtaat lakanat tämä tapahtui siis heti löytyykö vastaavaa inhimillisyyttä myös suomalaisille asunnottomille ja vähävaraisille perussuomalaiset esittävät katto kaikille ohjelmaa se takaa jokaiselle inhimillisen asuintilan välittömästi jo yli sata vastaanottokeskusta on jäänyt tyhjäksi esimerkiksi niissä olisi valmiita tiloja ensiavuksi niille jotka heti tarvitsevat kunnat eivät ole pystyneet täysin ratkaisemaan asunnottomuuden ongelmaa tähänkään päivään mennessä voitteko nyt hyvä ministeri luvata että jokaiselle suomalaiselle kodittomalle järjestetään katto pään päälle juhlavuoden kunniaksi pyydämme vain vähän kohtuutta ja kysymme löytyykö sitä

arvoisa puhemies asunto ensin ja sitten tarvittavat sosiaalipalvelut perään tukemaan ihmisten parempaa elämänhallintaa kuntoutumista se on tärkeä periaate kysyitte konkreettisia välineitä miten juuri nyt tällä hetkellä kodittomina olevia ihmisiä voidaan auttaa totta kai meillä tarvitaan asumisyksiköitä ja erilaisia suojia niitä joitain satoja ihmisiä varten jotka käytännössä saattavat olla porraskäytävien tai erilaisten ulkokatosten armoilla eräs hyvin toimiva väline on välivuokraus missä säätiö lähtee vuokraamaan yksityisiltä markkinoilta asuntoja tai lähtee ostamaan aran tukemana asuntoja joita juuri kohdennetaan asunnottomien asunnoiksi ja on itse asiassa mielestäni parempi että asunnottomille pyritään tarjoamaan koteja ikään kuin hajasijoitettuina kuin se että kootaan asunnottomia ja toimitetaan heitä esimerkiksi tyhjentyviin

herra puhemies kiitän ministeri tiilikaista hyvästä työstä sillä suomi on ainoa maa euroopassa jossa asunnottomien määrä todellakin on vähentynyt kiitos kaikesta siitä mitä on tehty jatkaisin tästä välivuokraustyyppisestä

arvoisa puhemies todellakin tuo asunnottomuus voi kohdata hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa ja erityisesti kannan huolta nuorten asunnottomuudesta jota helposti sattuu siinä vaiheessa kun lähdetään sieltä omasta kotoa lapsuudenkodista pois vaihdetaan paikkakuntaa opiskelujen takia tai muuten ja nuorelle voi tulla yllätyksenä se että jos esimerkiksi muutama hoitamatta jäänyt pikavippi on tuonut luottohäiriömerkinnän niin kun menet hakemaan asuntoa todetaan että tarvitaan vakuutus irtaimiston vakuutus kotivakuutus jota ei saa jos on luottohäiriö juuri tätä varten on lähdetty pilotoimaan vuokranantaja pystyy saamaan vakuutuksen ikään kuin vuokralaisen puolesta jotta tämänkaltaisissa tilanteissa nuori ei joutuisi asunnottomaksi vaan hänellä olisi mahdollisuus hakea vuokra asuntoa ja rakentaa omaa elämäänsä eteenpäin

arvoisa puhemies asunnottomuuden syyt todella ovat moninaisia ja tarvitaan myös moninaisia ratkaisuja tarvitaan hyvää asuntopolitiikkaa hyviä sosiaali ja terveyspalveluita ja näitten saumatonta yhteistyötä ja kyllä jaan tämän huolen miten tässä uudistuksessa tämä toteutuu ja totta kai tarvitaan työpaikkoja mutta yksi asia mikä aivan selvästi on yhteydessä asunnottomuuteen on asuntomarkkinoiden tilanne jos tarjolla ei ole kohtuuhintaisia vuokra asuntoja tai palkka ei riitä niihin olemassa oleviin vuokra asuntoihin niin asunnottomuuden riski kasvaa siksi nämä hallituksen kaavailemat asumistuen heikennykset huolettavat kovasti te olette heikentämässä sekä kimppa asumisen että pienten yksiöiden tukea eli juuri niiden asuntojen joiden euromääräinen hinta on kaikkein pienin miten te olette arvioineet näitten muutosten ja heikennysten vaikutusta asunnottomuuteen ja ettekö te todella näe riskiä siinä että tämä on vastoin sitä ennaltaehkäisyä josta te juuri aiemmin puhuitte

arvoisa puhemies jos näihin asunnottomuuden syihin olisikin joku yksi yksittäinen selkeä ratkaisu jonka avulla voisimme sen kokonaan poistaa se olisi varmaankin tehty yksi osa on asuntojen kustannukset mutta kyllä minä itse näen tämän ongelman monisyisempänä ja katson myös esimerkiksi aikuissosiaalityön suuntaan ja siihen millainen pääsy sinne on ymmärtääkseni vaikkapa helsingissä se ei ole erityisen hyvä mitä tulee tähän asumistukeen mainitsitte että nämä ovat juuri niitä pienimpiä asuntoja kyllä ja kimppa asumisen osalta ne ovat monesti juuri niitä joiden vuokrat ovat myös aivan kohtuuttomia vuokranantajien asettamina ja niiden tukisummat perustuvat siihen jokaiseen asuntoon yksittäisesti saatavaan asumistukeen tai jokaiseen soluun yksittäisesti saatavaan asumistukeen meidän mielestämme tämä esitys joka on tietysti kivulias asumistuen leikkausten osalta on kuitenkin siltä osin selkeä että se rajautuu juuri niihin asuntoihin joissa vuokrahintojen voidaan nähdä olevan hyvin

seuraava kysymys edustaja kopra
arvoisa herra puhemies valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle esityksen ajokorttilain muuttamisesta uuden ajokorttilain tarkoituksena on keventää ajokorttikoulutuksen sääntelyä laskea ajokortin hintaa ja helpottaa ajokortin hankkimista

arvoisa puhemies niin kuin kysyjä tietää tämä lakihan kuuluu liikenneministeri bernerin rooteliin ja itse en tunne tämän lain valmistelua niin että voisin sinällään sen lain sisältöä kommentoida matkailusta vastaavana ministerinä tiedän että esimerkiksi pohjoisessa tulee usein näitä tilanteita että varsinkin idästä tulleet matkailijat haluaisivat vuokrata auton mutta koska heillä ei ole ajolupaa joka oikeuttaisi heitä ajamaan niin heillä ei ole tätä mahdollisuutta ja siihen tietysti puututaan nyt tässä uudessa laissa

seuraava kysymys

edustaja

elovaara
arvoisa puhemies me too kampanja on nostanut naisten seksuaalisen ahdistelun taas päivänvaloon seksuaalinen ahdistelu on yllättävän yleistä eduskunnassa asia nousi keskusteluun kymmenen vuotta sitten henkilökunnalle tehdyn kyselyn ansiosta kyselyn ja siitä seuranneen keskustelun johdosta seksuaalinen häirintä on vähentynyt eduskunnassa merkittävästi siitä on tullut vielä selkeämmin sosiaalisesti epäsopivaa haluaisin kysyä hallitukselta ja asianomaiselta ministeriltä tämän hälyttävän kampanjan osalta mitä me me voimme yhteisesti tehdä jotta naisten seksuaalinen häirintä vähenee

puhemies edustajan kysymys on tärkeä olen itsekin hyvin vaikuttuneena seurannut tuota sosiaalisessa mediassa leviävää ilmiötä missä pääsääntöisesti naiset kertovat hyvin vakavia ja raakoja kokemuksiaan aina lapsuudesta lähtien siitä miten

ahdistelua on tapahtunut tai seksuaalista koskemattomuutta on loukattu aina ääritapauksiin asti tuntuu ehkä vähän heppoiselta vastata näin mutta kyllä ensimmäinen hieno asia on se että tästä puhutaan ääneen ja aika harvoja naisia on jotka voisivat vastata pelkästään tyhjän viivan kohtaan oletko koskaan kokenut mitään tällaista olen huomannut myös ilokseni sen että monia miehiä tämä kampanja on koskettanut vastaavalla tavalla toivon sen jatkuvan ja että emme välittömästi siirtyisi keskusteluun siitä mitä voisimme lain tasolla tehdä kysymyshän on käytöstavoista siitä miten suhtaudumme ihmisiin tähän kysymykseen vastausta ei tarvitsisi kysyä maan hallitukselta vaan jokaisen kansalaisen pitäisi kysyä itse itseltään miten vastakkaista sukupuolta kohtelee